Sisäisten ja ulkoisten pakolaisten määrä on kasvanut ja suurin osa heistä on naisia ja lapsia. Naapurimaista Turkki, Libanon ja Jordania ovat kovimman paineen alla. Esimerkiksi Turkin Reyhanlissa tehty autopommi isku osoittaa, että konflikti uhkaa levitä.

Kyse ei ole pelkästään humanitaarisen avun antamisesta. Pakolaisten joukossa on sodassa traumatisoituneita nuoria ja lapsia. Heidän koulunkäyntinsä on keskeytynyt ja he ovat menettäneet perheenjäseniä ja tarvitset traumoihinsa apua. Kansainvälinen yhteisö ei voi vierittää kaikkea vastuuta Syyrian naapurimaiden niskoille. Päätöslauselmamme keskittyykin humanitaaristen kysymysten lisäksi myös poliittisiin toimiin, sillä kriisi uhkaa levitä EUn sisälle.